Arvoisa puhemies, EU haluaa edistää demokratiaa ja ihmisoikeuksia Pohjois Afrikassa. Yhtä tärkeää on luoda työ ja koulutuspaikkoja afrikkalaisille, ja tässä reilun ja oikeudenmukaisen kaupan säännöillä on erittäin tärkeä merkitys.

Kysyisinkin Teiltä, korkea edustaja, mitkä ovat ne rahoitusvälineet EUn budjetissa, joiden puitteissa EU aikoo kanavoida nämä rahat ja mitä on tarkoitus saavuttaa näillä rahoilla. Olen tyytyväinen, että parlamentti tunnustaa päätöslauselmassaan Turkin tärkeän roolin arabimaailmassa välittäjänä ja rauhanrakentajana. Turkin toiminta on ollut esimerkillistä eikä vähiten siksi, että se on pitänyt rajansa auki syyrialaispakolaisille. Koordinaatiota Turkin kanssa pitää lisätä erityisesti ulkopoliittisissa kysymyksissä ja suhteita ei voida täysipainoisesti kehittää pelkästään laajentumispolitiikan puitteissa.